Arvoisa puhemies, joskus työskentely budjettivaliokunnassa on suoraan sanoen aika tylsää.

Siitä syystä oli todella mieltä nostavaa olla budjettivaliokunnassa se edustaja, joka sai sanoa, että me tarvitsemme 120 miljardia euroa, jotta tästä olisi jotain hyötyä, ja yhtäkkiä syntyy valtava yksimielisyys. Ei ollut kovinkaan vaikeata vakuutella muita kollegoita siitä, että tällaisia rahoja todella tarvitaan.